Kansalaisaloite on tärkeä, koska se on niitä harvoja Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomia uudistuksia, joista voidaan sanoa, että se konkreettisesti lisää kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia. Tietysti tämä on vain pieni askel ja miljoonan nimen kerääminen on iso urakka, ja kuitenkin sillä voidaan vain esittää komissiolle, että sen pitäisi tehdä jotakin. Komissio sitten päättää korkeassa viisaudessaan, tekeekö se vai ei. Jos kansalaisaloitteesta tulee onnistunut kokeilu, kuten toivon, on hyvin mahdollista, että sen jälkeen kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien tiellä voidaan edetä edelleen.

ymmärrettävät.

On keskusteltu tällaisesta ennakkotarkastusmenettelystä.

Mielestäni on tärkeää, että kynnys eri jäsenvaltioiden osalta eli niiden lukumäärän osalta ei nouse liian korkeaksi, vaan että neljäsosa riittäisi siihen, että aloite katsotaan tehdyksi ja että sitä luvataan viedä eteenpäin. On huolehdittava siitä, että asetuksella ei luoda tarpeettomia esteitä kansalaisaloitteen toteuttamiselle vaan että siitä tehdään selkeä ja yksinkertainen.